päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

edustaja rinne on nopeampi kuin ministerit

ja nyt edustaja rinne
arvoisa puhemies ihmisten luottamus ansaitaan niin että sanat ja teot vastaavat ovat yhtä että tehdään se mitä on luvattu keskustan puheenjohtaja juha sipilä lupasi juuri ennen kaksituhattaviisitoista eduskuntavaaleja että opiskelijoiden lapsiperheiden eläkeläisten ja muiden tuensaajien euroista ei oteta senttiäkään pois ja sanoi tasoa ei leikata pitikö tämä lupaus ei pitänyt vaan sipilän hallitus on leikannut juuri näiltä ihmisiltä merkittävä syy eriarvoisuuden kasvulle on sipilän hallituksen leikkauspolitiikka tähän tarvitaan muutos eilen juho saaren työryhmä esitti keinoja torjua eriarvoisuutta mutta pääministeri sipilä sanoikin että seuraava hallitus hoitaa ministeri saarikko miten on mahdollista että hallitus aikoo seistä vuoden tumput suorina ja antaa tilanteen pahentua

arvoisa puhemies koko hallituksen puolesta haluan lausua lämpimät kiitokset juho saarelle ja merkittävälle asiantuntijajoukolle joka reilun vuoden ajan työsti hyvin kattavan analyyttisen ja osuvan kokonaisuuden hallituksen ja koko eduskunnan pohdiskeltavaksi niistä kysymyksistä millä voitaisiin vahvistaa suomalaisten kokemusta pärjäämisestä ja yhteiskuntaan kuulumisesta arvostan tuossa työssä erityisesti sitä että juho saaren työryhmä ei katsonut eriarvoisuutta vain sosioekonomisena kysymyksenä ihmisen taloudellisen aseman kautta mihin oppositiojohtaja rinne kysymyksessään viittaa vaan paljon laajemmin hahmotti kaiken sen tukee ihmisen kokemusta osallisuudesta
pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksen nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta
arvoisa puhemies ministeri saarikko en löytänyt vastausta kysymykseeni tuosta mutta sdp esitti tänään kymmenen uudistusta joilla poistetaan eriarvoisuutta ja luodaan ihmisille uskoa tulevaisuuteen ministeri saarikko tehdään toinen aste maksuttomaksi ja pidennetään oppivelvollisuutta tehdään perhevapaauudistus nyt heti lisätään lapsiperheiden kotipalveluita ja vahvistetaan nuorisotakuuta ja nuorten aikuisten osaamisohjelmaa uudistetaan myös sosiaaliturva ja korotetaan kaikkien alle tuhatneljäsataa euroa eläkettä saavien eläkkeitä kolmekymmentäkuusi euroa kuukaudessa nettona puhtaana käteen sdpn esittämät uudistukset ehkäisevät eriarvoisuutta ja poistavat ihmisiä sortavia rakenteita ministeri saarikko nyt tarvitaan tekoja nyt tarvitaan tekoja te olette tasa arvoministeri aiotteko esittää kehysriihessä sitä että eläkeläisten köyhyys ja eriarvoisuus vähenevät sdp esittää että alle tuhannenneljänsadan euron eläkkeitä nostetaan kolmekymmentäkuusi euroa kuukaudessa tämä olisi merkittävä tasa arvoteko tartutteko siihen

arvoisa puhemies on hienoa että oppositiopuolue sosiaalidemokraatit on myöskin halunnut esittää oman näkemyksensä siitä miten eriarvoisuutta torjutaan toivon että esityksenne on kuitenkin taloudellisesti kestävä ja pohjaa siihen samaan lähtökohtaan maan nykyinen hallitus siitä että talouden kasvu julkisen talouden kestävyys ja ihmisille työn saaminen on vahvin keino ylläpitää niitä seikkoja joilla sitten torjumme eriarvoisuutta niiden ihmisten elämän kokemuspiiristä jotka eivät syystä tai toisesta voi olla tai eivät ole saaneet päätyä työelämän piiriin

on hienoa että ministeri saarikko on tutustunut tähän sdpn kymmenen kohdan esitykseen olette varmaan tutustunut myös siihen että sdp on valmistautunut myöskin rahoittamaan nämä uudistukset tuossa esityksessään sdp esittää sitä että veropohjaa laajennetaan tehdään oikeudenmukaista verotusta korjataan niitä verotukseen liittyviä ongelmia hallitus on omalla toiminnallaan aiheuttanut veropolitiikallaan korjataan niitä kaverikapitalismin ongelmia jotka te olette synnyttäneet tässä omalla toiminnallanne ja torjutaan sitä eriarvoistumiskehitystä jonka hallitus opiskelijoitten työttömien lapsiperheitten eläkeläisten joukkoon on synnyttänyt omalla toiminnallaan arvoisa ministeri saarikko pyydän todellakin teitä perehtymään nyt tähän sdpn esitykseen siellä on kymmenen kohtaa jotka rakenteellisesti muuttavat suomea tasa arvoisemmaksi ja se on tasa arvoministerin tehtävä vai mitä

käyn mielelläni täällä keskustelua myös siitä laajan asiantuntijajoukon esityksestä mutta sopii totta kai että keskustelemme sosiaalidemokraattisen puolueen esityksestä jos se kysymyksenne on mieluummin kuin tämä asiantuntijatyön laajempi raportti mitä tulee tähän esitykseenne ja ja siihen osuuteen johon olen ehtinyt tutustua te esitätte perhevapaauudistuksen toteuttamista kustannusneutraalisti nopeasti toivotan onnea matkaan tuohon ajatukseen sen kokemuksen pohjalta miten laajasti virkatyönä selvitettiin tämän uudistuksen laajoja vaikutuksia tasa arvoon ja erilaisten erityisesti pienituloisten perheiden toimeentuloon

takuueläkeläisille eli kaikkein heikoimmassa asemassa me olemme kyenneet tekemään toimeentulon parannuksen kahdesti siten että tällä hetkellä takuu eläkkeen suuruus on seitsemänsataaseitsemänkymmentäviisi euroa aiemman seitsemänsadanneljänkymmenenkuuden euron sijaan
sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja edustaja krista kiuru
puhemies minusta olisi nyt tärkeää ettemme puhuisi toistemme ohi ja siltä osin toivoisin ministeri teidän kommentoivan sitä voisiko oppositio olla mahdollinen henkilöiden kavalkadissa kun täällä kyllä piisaa porukka joka voisi tulla hallitukselle avuksi siinä että tämä eriarvoisuuskehitys pysäytettäisiin ja otettaisiin tämä haaste tosissaan kyllä täältä on helppo osoittaa kuinka hallitus on tehnyt eriarvoistavaa politiikkaa ja sieltä on helppo todeta että kyllä sinne ja tänne paikkauksiakin on tullut mutta nyt on isosta kuvasta kysymys se ei sovi että hallituksen oma työryhmä joka eriarvoisuutta haluaa vähentää esittää sitä tehtäväksi nollabudjetilla kyllä ymmärrämme että se ei ole mahdollista nyt pitäisi löytää yhteinen tie ja ottaa tämä vakava haaste tosissaan niin kuin kansalaiset meiltä vaativat ei voi olla mahdollista että eriarvoistumiseen ei puututa rahaa löytyy kyllä muihin tärkeisiin hankkeisiin siksi kysynkin ministeri teiltä uudelleen olisiko mahdollista opposition tulla mukaan tähän talkootyöhön joka ei tunnu nyt teillä etenevän koska ministeri

arvoisa puhemies ensinnäkin totean tästä juho saaren ansiokkaasta työstä kaiken kaikkiaan että on ajateltu niin että me käymme sen myös hallituksessa läpi vielä tässä lähiviikkoina huhtikuussa ja myös niin että kun professori saari tekee siellä myös eräitä ehdotuksia niin voidaan katsoa voisimmeko niitä edistää ja selvittää jo tällä vaalikaudella että sellainen tulkinta että tämä jätettäisiin vain tulevan hallituksen työksi ei ole

toimi hanke joka on tämä perusturvan ja toimeliaisuuden edistämisen hanke ja jos me sitä kautta löydämme hyviä keinoja niin ne poistavat myös eriarvoisuutta ja siinä kuten tiedämme on olemassa parlamentaarinen työryhmä joten haluan sen todeta että minusta on tärkeää että kaikki eduskuntapuolueet ovat mukana myös etsimässä näitä keinoja joilla ratkotaan tuleville vuosille perusturvaa ja sitten myös eriarvoisuutta
arvoisat edustajat edustaja rinteen lisäksi tästä samasta teemasta juho saaren työryhmän raportista on nähdäkseni esitetty kolme muutakin kysymystä tästä syystä ensinnäkin käydään vähän normaalia pitempi keskustelu juuri tästä teemasta ja toinen huomio minkä tässä sanon on se että kun kaikki ne ministerit jotka periaatteessa ovat vastuussa niistä teemoista asioista mitä juho saari esitti eivät ole paikalla niin pyydän että kysymykset voisivat nyt mahdollisimman tarkkaan kohdistua niille ministereille jotka ovat vastuussa niistä asioista mitä

arvoisa puhemies kaikesta ponnistelusta huolimatta suomessa on edelleen noin sataseitsemänkymmentäneljätuhatta pienituloista eläkkeensaajaa ja ihmettelen kovasti miksi esimerkiksi eläkkeensaajien indeksijäädytyksen poisto ei sisältynyt

tässä ei ole mitään siitä monet eläkeläiset ovat tehneet koko ikänsä työtä tämän maan eteen sen me täällä tunnustamme silti emme pidä huolta edes kaikkien heidän perustarpeistaan ikävä kyllä milloin on eläkeläisten aika saada osansa tästä hallituksen niin kovasti kehumasta talouskasvusta tämä on opposition pääkysymys moni maksaa eläkkeestään merkittävästi suurempaa veroa kuin vastaavansuuruisesta palkasta maksetaan perussuomalaiset vaativat että tulevassa kehysriihessä indeksijäädytykset perutaan pienten eläkkeiden saajien verotuksen kohdalta ja myös että se lasketaan palkansaajien tasolle eläkeläisköyhyys on poistettavissa jos hallituksella riittää kysynkin arvoisalta peruspalveluministeriltä mitä hallitus tekee sen suhteen että köyhien eläkeläisten ei tarvitse enää valita leivän ja lääkkeiden välillä
arvoisa puhemies eläkejärjestelmä sinällään kuuluu ministeri mattilan vastuulle mutta koska kysymyksenne on laajempi ja liittyy eläkeläisten toimeentuloon koen mahdollisuudeksi vastata tähän kysymykseen niillä toimilla joilla hallitus on reagoinut pienituloisten eläkeläisten asemaan näitä toimia nimittäin toisin kuin tästä keskustelusta joskus voisi päätellä onneksi on luetella useita hallitus on parantanut perusturvan varassa elävien iäkkäiden pitkäaikaistyöttömien asemaa kertaluontoisella muutoksella mahdollistamalla eläketuen iäkkäille kuusikymmentä vuotta täyttäneille yli viisi vuotta työttömänä olleille työmarkkinatukea saaneille pitkäaikaistyöttömille mikä paransi näiden ihmisten toimeentuloa noin kahdellasadalla eurolla kuussa keskimäärin jo aiemmin mainitun takuueläkkeen korotuksen joka on tehty kahteen eri otteeseen lisäksi eläkkeensaajien toimeentuloa paransi myös eläkkeensaajien asumistuen määrään hyväksyttävien enimmäisasumismenojen korottaminen tämän vuoden alusta ja eläkettä saavien hoitotuen perustuen korotus niin ikään tämän vuoden alusta

arvoisa puhemies joka kerta kun suomalaisilta kysytään mitkä ovat ne kaikista tärkeimmät ongelmat joita halutaan poliitikkojen ratkaisevan niin samat tärkeät aiheet nousevat kärkeen suomalaiset haluavat haluavat nähdä eriarvoisuutta vähentävää ja köyhyyttä vähentävää politiikkaa ja haluavat että päättäjät kaventavat tuloeroja siksi onkin niin erikoista että tämä hallitus on löytänyt lähes yksi pilkku viisi miljardia käytettäväksi hyvätuloisia suosiviin veronkevennyksiin ja on leikannut julkisia menoja lähes neljällä miljardilla joista iso osa myöskin on sellaisia leikkauksia jotka kohdistuvat muun muassa pienituloisiin eläkkeensaajiin joista ministeri saarikko ei tässä äsken maininnut sanallakaan mutta juho saaren eriarvoisuutta vähentävän työryhmän työhön hallitus ei löytänyt yhtäkään euroa ministeri saarikko juho työryhmä esittää tässä työssään perusturvan rakennemuutosta joka ei kuitenkaan ratkaise suomalaisen perusturvan yhtä keskeisintä ongelmaa joka on sen liian alhainen taso joten kysynkin ministeriltä onko ministeri saarikko sinun mielestäsi suomalainen perusturva tällä hetkellä riittävällä tasolla
ministeri saarikko te saatte vastata
kiitos arvoisa puhemies niin ikään tähän kysymykseen liittyvät vastuualueet ovat paljolti kollega mattilan vastuulla mutta kysymys on kiehtova ja hyvin oleellinen erityisesti siitä miten miellämme yhteiskuntaan kuulumisen toimeentulon ja pärjäämisen kysymykset perusturvan tasoahan arvioidaan lakisääteisesti joka neljäs vuosi eli aina kerran vaalikaudessa ja tuo arviointi on edessä tämän vuoden lopulla itse näkisin suurimpina ongelmina kokonaisperusturvan kannalta jota tuo ministeri vehviläisen mainitsema perusturvan ja toimeliaisuuden parlamentaarinen työryhmä parhaillaan pohtii en yksistään perusturvan tasokysymyksen vaan yhteensovittamisen työelämän kanssa muuttuvassa pätkittäisessä työelämässä ennen kaikkea kasvaneet kustannukset asumistuessa ja asumisen hinnassa mihin juho saarenkin työryhmä viittaa ja pysyväinen tuki monen ihmisen elämässä toisin kuin sillä alun perin tarkoitettiin nämä nimeäisin edustajan kysymykseen vastaukseksi suurimmiksi ongelmiksi perusturvan äärellä

arvoisa herra puhemies olemme tyytyväisiä juho saaren köyhyystyöryhmän esittämiin perusturvauudistusideoihin saaren työryhmä ehdottaa perustukimuotojen yhtenäistämistä yhdeksi tueksi mikä hyvin pitkälti vastaa kristillisdemokraattien jo vuodesta kaksituhattaviisitoista ehdottamia universal credit mallien pääperiaatteita yhtenäistämällä perusetuudet yhdeksi etuudeksi voidaan järkevöittää tukijärjestelmää tällä hetkellä tukijärjestelmä on tarpeettoman monimutkainen suhteessa sen tuottamiin euromääräisiin tuloihin viisi erimuotoista tukijärjestelmää tuottavat valtaisan määrän byrokratiaa kysyisinkin mikä on nyt peruspalveluministerin vastaus siihen että saisimme tämän kdn kannustavan perusturvan mahdollisimman pian käyttöön ja nämä tuet yhtenäistettyä sillä tavalla että ne olisivat järkeviä ja helppoja jotka tuet ovat myös tämän saaren työryhmän kärkiteemoja

jossain vaiheessa vihkiytyneiden mielestä poikkeuksellisen vaativa harjoitus siksi että etuutemme ovat sinällään hyvää tarkoittavia mutta varsin pirstaloituneita yksi ongelma joka aiemmin luettelemieni lisäksi järjestelmää vaivaa on myös erityyppiset perhekäsitteet ja määritelmät siitä millaisissa tilanteissa tukea yhteiskunnalta voi saada ja ennen kaikkea se minkä juho saaren työ nostaa ansiokkaasti esiin että aina kysymys ei ole tuen suuruudesta vaan pikemminkin siitä että meillä ei ole riittäviä kannustimia edes pyrkiä pois siltä saadulta yhteiskunnan tuelta vaikkapa juuri asumistuen toimeentulotuen ja perusturvan yhdistelmältä varsinainen vastaus edustajan kysymykseen on se että uudistuksen mittaluokka on sellainen että on perusteltua käydä tuo kokonaisuus vaalien kautta ja ensi hallituskaudelle työtä valmistellaan toimi hankkeen

on pakko sanoa että hallituksen menettelytapa on hävytön ja häpeämätön ensin te sopeutatte valtiontaloutta leikkaamalla koko kauden kaikkein pienituloisimmilta tämä on on ollut arvovalinta sillä samaan aikaan te olette kohdentaneet veronkevennykset suurituloisille hyvinvoiville ihmisille sen jälkeen kun teitä on kritisoitu tästä arvottomasta politiikasta te tilaatte selvityksen juho saaren työryhmältä ja ohjeistatte työryhmää että sen esitykset eivät saa maksaa mitään sen jälkeen kun työryhmä antaa esityksensä te esitätte täällä toivomuksen kansanedustajille että haluaisitte puhua mieluummin työryhmän esityksestä kuin hallituksen harjoittamasta politiikasta olisi aika katsoa peiliin ja lukea asiantuntijoiden selvitykset ja myöntää että ne ne pitävät paikkansa hallitus on politiikallaan lisännyt köyhyyttä merkittävästi ja muun muassa kasvattanut leipäjonoja ja esimerkiksi ulosotossa on tällä hetkellä neljäsataatuhatta suomalaista sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksujen vuoksi
arvoisa edustaja suurin piirtein minuutissa olisi syytä pysyä meidän pelisääntömme puhuvat minuutista

arvoisa puhemies edustaja alanko kahiluoto valitsi kyllä poikkeuksellisen painokkaat sanat hallituksen arvosteluun se on teidän teidän arvovalintanne ja siksi rohkenen myös käyttää voimakkaita vastaväitteitä siihen miten tätä asiaa lähestyitte

arvoisa puhemies professori juho saaren työryhmä kiinnitti raportissaan aivan oikein huomiota varhaiseen puuttumiseen eriarvoistamisen ennaltaehkäisyssä työryhmä esittää raportissaan muun muassa että suomessa siirrytään porrastetusti koko ikäluokan kattavaan viisi vuotiaana alkavaan varhaiskasvatukseen opetusministeriö käynnistikin jo viisi vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun johon valittiin kaikki sitä hakeneet kunnat

arvoisa puhemies varhaiskasvatuksen kokonaisuus kuuluu opetusministeri grahn laasoselle mutta on aivan totta että

tietyissä tilanteissa tietyt kunnat toteuttavat varhaiskasvatuksen yksityisiä palveluita myös yksityisen hoidon tuen avulla ja siten kysymys on aivan oikein muotoiltu ja esitetty minulla on täysi valmius arvioida sitä voisivatko yksityisen hoidon tuen kriteeristö ja sen myöntö liittyä tiiviimmin muun varhaiskasvatusjärjestelmän osaksi eli siten osaksi varhaiskasvatuspalvelujen laatua kehittämistyötä ja lainsäädäntöä ja tästä olemme käyneet aika ajoin keskustelua myös kollega grahn laasosen kanssa on aivan oikein että sen lisäksi että me puhumme varhaiskasvatuksen maksuttomuudesta hallitus tekee paljon tekoja sen eteen

arvoisa puhemies kansakunnan sivistys mitataan sillä miten me huolehdimme heistä joilla on vähemmän ja erityisesti sillä miten pidämme huolen heistä jotka tämän maan ovat rakentaneet eli eläkkeensaajista ministeri saarikko se mitä te sanoitte eläkkeensaajan asemasta oli ihan kaunis tarina mutta jos katsoo mitä ovat arvioineet he jotka heidän kanssaan päivittäin töitä tekevät niin esimerkiksi sosiaali ja terveysjärjestöjen kattojärjestö on arvioinut että kaikkein köyhimmiltä vaikkapa kansaneläkkeen varassa eläviltä aikana leikattu yhteensä yli kolmesataa euroa vuodessa jopa pääministeri sipilä tunnusti viime syksynä että hallituksen päätökset ovat iskeneet kipeimmin pienituloisiin ja ne lisäävät eriarvoisuutta ja nyt sitten sanottiin että tämä juho saaren työryhmä jossa on hyviä esityksiä korjaa tämän mutta nyt on nähty että se ei käy ilman rahaa ei ilman että samalla isketään kipeästi eläkkeensaajiin toista kautta eli tämän asumistuen kautta nyt kysyn hallitukselta nyt kun on käynyt selväksi että eriarvoisuutta ei saada merkittävästi vähennettyä ilman satsauksia niin tuleeko

arvoisa puhemies hallituksen johdosta on minusta hyvin painokkaasti jo pitkään linjattu että kun vaalikauden alkupuoli oli välttämättömästi käytettävä siihen että suomen talous tasapainottuu ja voimme satsata siihen että ihmisille löytyisi työtä ja olisi siten kestävyyttä järjestää hyvinvointipalveluita ja tulonsiirtoja vaikkapa juuri tärkeälle ihmisryhmälle eläkkeensaajille

katsoa tilanteita näiden pienituloisten ihmisten kannalta kuitenkin niin että talouden kestävyys turvataan minä rohkenen edustaja lindtman haastaa sosiaalidemokraatteja siinä kun huomasin että te noin puoli tuntia ilmeisesti koko juho saaren raportin julkistuksen jälkeen tyrmäsitte sieltä jo yksittäisiä huomioita yksi kolmestakymmenestäkahdeksasta ammuttiin alas saman tien vaikka me kannatimme kokonaisuutta ja ja minusta kokonaisuutta pitäisi tarkastella että eikö kuitenkin ole osaa esimerkiksi eläkkeensaajien asumistukea syytä tarkastella koko muun perusturvan osalta ilman yksittäisiä heittoja ja heti täystyrmäyksiä asiantuntijoiden laajaan arvioon

herra puhemies nälkä on ikävä ystävä hyvä hallitus te leikkasitte leipäjonoilta miljoonan nälkä ja tyhjä vatsa ovat rikkaalla ja köyhällä mutta erityisesti on nöyryyttävää että ikäihmiset pienituloiset sairaat ihmiset joutuvat menemään jonoihin ja vielä joulun alla se oli kylmä joulu pyytämään ruokaa

että myös työ ja perhe elämä on mahdollista yhdistää olisiko kenties syytä muuttaa työaikalakia siten että esimerkiksi omaishoidon ajaksi ja saattohoidon ajaksi jossa myös suomi eriarvoistuu saattohoito kuuluu kaikille työnantajalla olisi velvollisuus antaa tämä vapaa silloin kun saattohoitoa tai omaishoitoa tarvitsee

arvoisa puhemies edustaja juvonen me kannamme selvästi yhteisiä huolia näihin kolmeen kysymykseenne vastaan seuraavasti olen niin ikään kiinnittänyt huomiota ja nähnyt huolestuttavia tutkimustuloksia ikäihmisten ravitsemuksesta myös ikäihmisten jotka eivät ole onneksi leipäjonoissa vaan esimerkiksi ruokapalvelun piirissä aion terveyden edistämisen määrärahoista suosittaa kohdennettavaksi tietyn osan paremmalle tutkimustiedolle ja käytännön toimenpiteille ikäihmisten ravitsemuksen parantamiseksi toinen huomio liittyi leipäjonoihin tuo raha johon viittaatte oli se eduskunnan kohdentama lisäraha olen erittäin ylpeä siitä että hallituksen kärkihankerahoista hyvinvoinnin ja terveyden piirissä on kohdennettu määrärahaa muun muassa

olisi tärkeää että jo professori saaren työryhmän esityksiin eräiltä osin hallitus voisi reagoida nopeasti mutta vielä tärkeämpää on se että seuraava hallitus saa aikaiseksi sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen tällä kaudella pitää viedä sote maaliin ja ensi vaalikaudella sosiaaliturvauudistus viime viikolla kuulimme että suomi on maailman onnellisin kansakunta mutta siitä huolimatta on järkyttäviä tilastoja lähes kahdeksansataa ihmistä päättää vuosittain oman käden kautta elämänsä se on järkyttävä tilastoluku myös kansainvälisessä vertailussa ministeri saarikko pitäisikö itsemurhakuolleisuuteen kiinnittää enemmän huomiota maailman onnellisimmassa maassa

arvoisa puhemies kysymys on vakava ja tärkeä tässä yhteydessä haluan lausua eduskunnalle lämpimät kiitokset siitä harkinnasta että kohdensitte päätöksillänne tuossa joulun alla erillisen määrärahan itsemurhien ehkäisyohjelmaan ehkäisyohjelmaan edellinen toimeksianto vastaavasti on tehty yhdeksänkymmentä luvulla ja silloin hyvin tuloksekkaasti vaikka lukumme tässä maassa ovat edelleen murheellisia niin ikään olen tehnyt päätöksen ja suosittanut että niin kutsutut käypä hoito suositukset saataisiin vihdoin myös sellaisia tilanteita varten joissa sote ammattilaiset kohtaavat itsemurhaa yrittäneitä tai itsemurhan tehneen läheisiä tulen myös tekemään eduskunnalle esityksen siitä että tuo kohdentamanne raha itsemurhien ennaltaehkäisyn ohjelmaan voisi olla laajempi ohjelma koko mielenterveyden ja sitä kautta tasapainoisemman ja onnellisemman elämän tueksi niin että se ei liittyisi pelkästään ääritilanteisiin vaan niihin kohtiin joissa asioita voitaisiin ratkoa jo paljon ennen jotta tämä tärkeä erityinen ääri ilmiö itsemurhat liian suurena määränä suomessa olisi osa laajempaa mielenterveyden kokonaisuutta tähän työhön kutsun laajasti eduskuntaa mukaan

arvoisa puhemies toimi seurantaryhmän työ on tuonut päivänvaloon että maamme perusturvajärjestelmä on vanhentunut ja byrokraattinen eikä anna riittävästi kannusteita työntekoon kahtiajako hyvin toimeentulevien ja huono osaisten välillä laajenee ja lähes seitsemäänkymmeneentuhanteen syrjäytyneen nuoren määrä on on aivan liian iso on todettu että oikea aikainen panostus nuorten ja lapsiperheiden tukemiseksi voi taata lapselle ja nuorelle tasapainoisen kasvuympäristön joka motivoi oppimiseen ja joka antaa oikeat valmiudet tulevaan työntekoon

kumpi ministereistä vastaa

saarikko

otetaan otetaan käännös jos on tarpeen

otetaan käännös parempi niin

arvoisa puhemies kysymyksenne alkuosassa edustaja te viittasitte laajemmin siihen ketjuun joka lähtee lapsuudesta ja varhaislapsuuden tuesta ja joka voi johtaa sitten ikäviin asioihin koulussa pärjäämisen ja yhteiskunnan osallisuuden ja toisaalta syrjäytymisriskin kautta jaan kuten myös koko hallitus aivan täysin kanssanne ajatuksen että varhaisiin vuosiin panostaminen on tärkeää tästä syystä jo aiemmin keskustellut

satsaukset varhaiskasvatukseen ovat oleellisia mutta ne eivät yksin riitä lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma joka on kymmenien miljoonien satsaus palveluiden toimintalogiikan muutokseen on kaikkein suurimmassa ytimessä ja tuon sydämenä on juuri niissä varhaisissa vuosissa neuvolapalvelut mutta nekään eivät yksin riitä vaan niiden yhteyteen on aina rinnastettava myös ne erityisen tason palvelut

julkistettiin suomen kansan yhtenäisyys ja kaikkien mukana pysyminen on meidän kaikkien yhteinen asia siksi olisikin hyvin tärkeää meidän kaikkien sitoutuminen yli vaalikausien sitä juho saari eilen toivoi ja sitä me toivomme tänään mutta mitä tekivät demarit teille ei käy laajan asiantuntijaryhmän yli vuoden työ vaan heti seuraavana päivänä te tuotte omat esitykset ja pyydätte hallitusta sitoutumaan näihin nopeasti kyhättyihin esityksiin

eriarvoisuuden ehkäisemisessä niin kuvatkaa tälle joukolle ja suomen kansalle mitä tarkoittaa tämä mahtava sote uudistus mitä tarkoittaa että palveluihin päästään ajoissa

arvoisa puhemies edustajan kysymyksessä on aivan totta että sosiaali ja terveyspalveluista muodostuu se toinen puolisko näkemyksemme mukaisesta hyvinvointivaltion ja hyvinvointiyhteiskunnan tuesta sellaisille ihmisille jotka sitä tilanteessa lyhyesti tai pitkittyneesti tarvitsevat toinen puoli koostuu tulonsiirroista sosiaali ja terveysuudistuksen ytimenä ovat juuri

arvoisa puhemies nyt puhutaan hallituksen eriarvoistavasta politiikasta mielestäni kohtuuttominta etenkin pitkäaikaissairaisiin ihmisiin kohdistuneet leikkaukset jos mietitään diabeteskorvausleikkauksia kakkostyypin diabeetikoilla lääkekorvauskustannukset ovat nousseet satoja euroja keliakiakorvauspoisto ja ylipäätänsä pitkäaikaissairaat joutuvat käyttämään enemmän terveydenhuollon palveluja joissa asiakasmaksuja on nostettu kolmekymmentä prosenttia kyllä monet pitkäaikaissairaat tällä hetkellä sanovat että minkä takia hallitus rankaisee heitä heidän omasta sairaudestaan ja tällä tavalla leikkaa heiltä

eläkkeensaajan asumistuen leikkauksen ja nyt tässä esityksessä te edelleen olette tuomassa sitä eduskuntaan ja me edelleen aiomme vastustaa tätä loppuun asti koska tämä leikkaus tiputtaisi kolmekymmentätuhatta

arvoisa puhemies eduskuntaan ei ole tulossa yksittäistä esitystä eläkkeensaajien asumisen tuen muutoksesta se on juho saaren työryhmän esitys osana kokonaisuutta jossa on kolmenkymmenenseitsemän muutakin esitystä ja jossa on avattu suomen parhaiden asiantuntijoiden toimesta kokonainen käsitys siitä millä kaikilla keinoilla eriarvoisuutta voidaan torjua ja miten järjestelmämme uudistuu rakenteellisesti siten että se on kestävä ja tarttuu kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin oikea aikaisesti silloin kun apua tarvitaan joko palvelujärjestelmän tai tulonsiirtojen avulla haluan myös todeta tähän keskusteluun sen

samalla kun myönnän että edustaja nurmisen esittämät huolet vaikkapa pitkäaikaissairaiden asemasta ovat erittäin oikeutettuja siksi valiokunta aikanaan edellyttikin juuri erityisesti vaikkapa kakkostyypin diabeteksen lääkkeensaajien aseman seurantaa että toisin kuin tästä sävystä voisi päätellä tilastot osoittavat että pienituloisten määrä on vähentynyt ja nuorten syrjäytymisen määrä on vähentynyt tällä vaalikaudella ja sillä on paljon tekemistä kohonneen

pieni sauma jättää myös muille kysymyksille mitä on jätetty seuraava kysymys edustaja toivola arvoisa
puhemies ruotsin parlamentti ilmoitti eilen maksavansa korvauksia kaikille niille transihmisille jotka on pakkosteriloitu ruotsin valtion toimesta korvauksia maksetaan koska tiedostetaan että kyseessä on raskaimman luokan ihmisoikeusloukkaus ihmisten kehollista koskemattomuutta kohtaan samaan aikaan ruotsin naapurissa meillä suomessa pakkosterilisaatio on edelleen lain sanelema ehto ja yhteiskunnan hiljaisesti hyväksymä toimenpide tähän on saatava muutos suomi tarvitsee mitä pikimmiten laajamittaisen translain kokonaisuudistuksen joka ei vaadi pakkosterilisaatiota joka lähtökohtaisesti erottaa toisistaan lääketieteellisen ja juridisen prosessin tarvitaan myös muita lainsäädännöllisiä toimenpiteitä jotta sukupuolivähemmistöjen oikeudet toteutuisivat ihmisiä eriarvoisesti kohteleva lainsäädäntö luo aina tilaa syrjiville asenteille häirinnälle ja jopa väkivallalle

aiemmin lainsäädännössä ollut ehkä ikävä termi käyttää mutta niin kutsuttu naimattomuuspakko eli velvoite purkaa avioliitto tilanteessa jossa transihmisten transihmisten sukupuolen korjaamisen operaatioon on päädytty tuo lainsäädännön kohta on kuitenkin saatu muutettua epäkohtia on siis historian valossa ollut paljon eikä meidänkään historiamme juuri kunniallisempi ole kuin tuo miten naapurimaamme ruotsi tästä väestöryhmästä on nyt ääneen lausunut onneksi asema on kuitenkin kohentunut ja olen ollut valtavan hyvilläni siitä että yhteiskunnallinen keskustelu on muuttunut avoimemmaksi ihailen kaikkien niiden ihmisten rohkeutta jotka ovat uskaltaneet oman tarinansa kertoa aiheesta joka on pitkään ollut vaiettu ja kipeä translainsäädännön uudistusta tällä vaalikaudella ei ole sinällään odotettavissa

arvoisa puhemies kyseessä on äärimmäisen vakava ihmisoikeuskysymys puhutaan ihmisten kokonaisista elinkaarista on todella surullista kuulla nyt hallituksen suulla että te ette aio tarttua tähän vakavaan ihmisoikeuskysymykseen yksi äärimmäisen tärkeä näkökulma on myöskin translapset ja nuoret ja heidän oikeutensa häirinnästä vapaaseen ja turvalliseen kasvuun näille lapsille ja heidän perheilleen koulunkäynti harrastukset ja ystävyyssuhteet saattavat olla jatkuvassa pelossa ja epävarmuudessa elämistä kouluterveyskyselyn mukaan transnuorista epäasiallista kohtelua kiusaamista häirintää ja uhkailua on kokenut koulussa huimat kahdeksankymmentäkahdeksan prosenttia norjassa meillä on malli missä kuusi viiva viisitoista vuotiailla on mahdollisuus korjata juridinen sukupuolensa vanhemman suostumuksella malli on jo olemassa nyt nämä perheet hyvä hallitus katsovat teihin onko teillä sydäntä tarjota kaikille näille lapsille ja nuorille turvallinen elämänpolku häirinnästä ja kiusaamisesta ja ennakkoluuloista vapaa elämä

arvoisa puhemies kysymys on hyvin vaikea ja ja koskettava luulen että useimmat meistä ovat nähneet esimerkiksi sosiaalisessa mediassa kiertäneet kertomukset juuri alaikäisten siis lasten ja nuorten kokemuksista siitä miten ympäröivä yhteiskunta heihin suhtautuu vaikkapa poikaan joka haluaa sukupuolinormiemme käsityksen mukaisesti näyttää tai käyttäytyä

jo aiemmin totesin näitä ihmisiä jotka ovat rohkeasti kertoneet että keskuudessamme on ollut aina on edelleen ja tulee olemaan myös ihmisryhmä jolle translain kaltaiset muutokset olisivat merkittäviä
vielä yksi lisäkysymys edustaja modig
arvoisa puhemies te sanoitte ministeri saarikko että että meidän historiamme ei ole sen kunniakkaampaa kuin ruotsin joka nyt on siis sitoutunut maksamaan rahallisia korvauksia ihmisille joita on pakkosterilisoitu se ero on siinä että heillä se on nyt historiaa ja meillä se on tätä päivää onko todella niin että hallituksessa ei ole valmiutta poistaa lainsäädännöstämme vaatimusta että pakkosterilisoidaan yksi tietty ihmisryhmä se on aivan käsittämätöntä siis translaki vaatii uudistusta kokonaisuudessaan ja juuri se että on sotkettu juridinen ja lääketieteellinen prosessi on ongelma jos se transnuori jonka hyvinvoinnista te kannoitte huolta ei saa sellaista henkilöllisyystodistusta jossa sukupuolimerkintä vastaisi sitä keneksi hän itsensä kokee ja jolta hän ehkä näyttää tähän vaaditaan lisääntymiskyvyttömyyspakko niin tämä on nyt se syy minkä takia nämä ihmiset kärsivät ja ovat henkisesti erittäin vakavassa tilanteessa jos tämän hallituksen yhteinen arvomaailma ei mahdollista translain kokonaisuudistusta niin ettekö te ole valmiita poistamaan sitä yksittäistä vaatimusta niin että ketään ei pakkosterilisoida suomessa kaksituhattakahdeksantoista

arvoisa puhemies henkilökohtaisesti en voi kiistää niitä huomioita joita esitätte huolena tähän lisääntymiskyvyttömyysvaateeseen liittyen näiden ihmisten asemaan ja heidän kokemuksiinsa henkisistä kärsimyksistä totean kuitenkin että kysymys ja yhteiskunnallisen hyväksymisen ilmiö ja tarve on ehkä lainsäädäntöä laajempikin ja on oleellista että tämänkaltaiset ehkä erityisiksi vielä luonnehdittavat tilanteet otetaan huomioon vaikkapa sosiaali ja terveyspalvelujärjestelmässä kun ihmiset lapsuudessa ja nuoruudessa ja heidän vanhempansa etsivät vastauksia tämänkaltaisten ihmisten kunnialliseen ja oikeudenmukaiseen huomiointiin hallituksen kokonaisnäkemys asiassa on kuitenkin ollut se että tätä lainsäädäntöä ei tämän hallituksen työlistalta löydy

seuraava kysymys edustaja arhinmäki
arvoisa herra puhemies tänään aikaisemmin puhuttiin sosiaaliturvaan tehdyistä leikkauksista jotka ovat olleet kovia jotta me pystymme huolehtimaan sosiaaliturvasta ja heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä tarvitsemme myös verotuloja ja tarvitsemme muita tuloja ja tämän eteen vasemmisto haluaa tehdä töitä valtiolla on arvokasta omistusta omistamme esimerkiksi energiayhtiö fortumista enemmistön saamme sieltä hyviä osinkoja joilla pidämme huolta hyvinvointivaltiosta mutta yritykset maksavat tuloksestaan myös veroa ja nyt on käynyt ilmi että valtion enemmistöomisteinen yhtiö ei maksa verojaan suomeen vaan käyttää hyväksi yhtiöjärjestelyjä ja eun veroparatiisivaltiota arvoisa puhemies täytyy kysyä omistajaohjauksesta vastaavalta ministeri lintilältä

arvoisa herra puhemies ensinnäkin täytyy sanoa että irlanti johon viittaatte ei ole veroparatiisivaltio se ei ole niitten seitsemäntoista maan listalla jotka eu on listannut mutta jos mennään varsinaiseen asiaan niin fortumilla on omistus ja rahoitusjärjestelyjen osalta irlannissa yksikkö joka vastaa rahoituspuolesta ja on eriytettynä siellä se periaatteessa turvaa sitä että tämä varsinainen liiketoiminta on turvattu tämän rahoituksen osalta se on täysin kansainvälinen järjestely on hyvin mahdollista että jos tämä yksikkö olisi ollut suomessa niin fortumin maksama vero suomeen olisi ollut pienempi kuin se on tällä hetkellä ollut eli kyllä fortum maksaa veronsa suomeen niiltä osin kuin toimintaa suomessa on käydään

aivan lyhyt jatkokeskustelu niitä edustajia pyydän nousemaan ylös jotka haluavat käyttää vastauspuheenvuoron ja painamaan viides painiketta
arvoisa herra puhemies on hämmästyttävää hallitus ei näe ongelmaa siinä että irlanti esimerkiksi dumppaa yhteisöveroa saadakseen yrityksiä siirtymään sinne ja maksamaan sinne veroja jopa eu komissio on halunnut puuttua muun muassa irlannin alankomaiden belgian luxemburgin toimintaan mutta te olette sitä mieltä että se on ihan ok että valtion enemmistöomisteinen yritys käyttää yritysjärjestelyjä jotta se voi välttää suomalaista yhteisöveroa ja maksaa alemmalla verokannalla

pakkaatteko fortumin osakkeet salkkuun marssitte yhtiökokoukseen ja lyötte nyrkkiä pöytään veronkierto saa loppua

arvoisa puhemies fortum maksaa veronsa siihen maahan josta tulos syntyy tällä perusteella siltä osalta joka rahoitustoiminnasta tulee fortum maksaa irlantiin veron toistan sen irlanti ei kuulu eun mustalle listalle tämä on aivan kansainvälinen yleinen käytäntö tämän rahoituspuolen osalta

en ole menossa yhtiökokoukseen tekemään mitään muutoksia heidän operatiiviseen järjestelyynsä jonka he ovat tehneet julkisuudessa on verrattu vuosia kaksituhattaviisi ja kaksituhattaseitsemäntoista fortum on totaalisesti eri yhtiö jos vertaillaan vuosia kaksituhattaviisi ja kaksituhattaseitsemäntoista sieltä on eriytetty esimerkiksi neste oil erilleen eli tämä vertailu ontuu erittäin pahasti

sekä eun komissio että euroopan parlamentti ovat kiinnittäneet huomiota siihen että monet eu maat joihin kuuluvat muun muassa irlanti ja alankomaat ovat ryhtyneet tarjoamaan palveluksiaan niille kansainvälisille yrityksille jotka haluavat haluavat harjoittaa verokikkailua verojensa minimointia hyödyntämällä eri eu maiden verojärjestelmien välisiä eroja olen hyvin hämmästynyt siitä että nyt tässä eduskunnan istunnossa olette antanut sille tukenne fortumin osalta olisi kiinnostavaa tietää suhtautuuko hallitus noin yleisesti passiivisesti siihen että eun päätöksenteossa tukittaisiin näitä verokikkailun porsaanreikiä lisäksi ottaisin esille sen että finnwatch järjestö arvioi pari vuotta sitten että suomi menetti kaivosyhtiöiden aggressiivisen verosuunnittelun vuoksi vähintään neljänkymmenenyhdeksän miljoonan euron verotulot vuosina kaksituhattayksitoista viiva aikooko

ensinnäkin nyt pitää mieltää se että fortumilla on erilliset rahoitusyhtiöt nimenomaan liiketoiminnallisista syistä ei verotuksellisista syistä tämä on erittäin normaali normaali käytäntö ja kyse on nimenomaan että emoyhtiö suojataan riskeiltä tämä on erittäin yleinen käytäntö ja tällä samalla tavalla fortum on toiminut
vielä edustaja harakka ja siihen ministerin vastaus
arvoisa puhemies onhan tämä nyt hävytöntä että valtion omistama yhtiö pimittää valtion verotuloja ja vielä hämmästyttävämpää on se että ministeri puolustelee tätä menettelyä jos hallitus haluaa olla vähääkään uskottava aggressiivisen verosuunnittelun suitsimisessa se ei voi sallia sitä että fortum ohjaa huomattavat voitot irlantiin ja kokonaiset viisi työntekijää mitä liiketoimintaa tämä tällainen on olevinaan fortumin aggressiivinen verosuunnittelu on vienyt suomen valtion verorahoja sata miljoonaa euroa joka vuosi äskettäin fortumille määrättiin sadanviidenkymmenen miljoonan euron sakot veronkierrosta ruotsissa ministeri lintilä onko todellakin niin että te ette aio millään tavalla puuttua tähän vuosikausia jatkuneeseen vahingontekoon ja verotulojen välttelyyn johon valtionyhtiö syyllistyy
arvoisa puhemies kuten sanoin kyse on täysin liiketoiminnallisesta

ei aggressiivisesta

lähtökohta on se että tämä rahoituksellinen toiminta tehdään nimenomaan fortumin emoyhtiön riskien vähentämiseksi

arvoisa herra puhemies suomen kansantalous on viime aikoina kasvanut hurjaa vauhtia ja olemme euroopan kärkikastia mitä tulee talouden kasvuun julkinen talous tervehtyy valtion velanotto vähenee työllisyystilanne on parantunut niin hyvin että seitsemänkymmenenkahden prosentin asetettu työllisyystavoite hyvin suurella todennäköisyydellä saadaan tällä vaalikaudella kuntatalous tervehtyy juuri tulleet kuntien tilinpäätöstiedot mitä julkisuuteen vähitellen tihkuu kielivät siitä että kuntatalous on parantunut kaiken tämän takana on metsistä tuleva lisäarvo joka suomen tulee metsäteollisuus investoi investoi koko ajan eri puolille suomea ja kannattaa kaikkien huomata se että tätä kasvua tapahtuu joka puolella suomea ministeri mika lintilä ennusti tässä nyt muutama aika sitten että ne viralliset ennusteluvut suomen kansantalouden kasvusta ovat liian vaatimattomia te olitte oikeassa siksi kysynkin teiltä miltä näyttävät biotalouden investoinnit tällä hetkellä hetkellä suomessa onko tulossa uutta lisää hilloa sillä keinoin saisimme kansantalouden kasvuun yhä enemmän

arvoisa puhemies biotaloudella on ollut erittäin iso merkitys siinä että me pystymme nostamaan meidän jalostusarvoa itse pidän tärkeänä sitä että suomen itsellistä taloutta tuetaan jalostusarvon nostamisella biotaloudessa on myös se hyvä puoli että se on hyvin laajasti läpi suomen mantereen sijoittunut ja myös siinä että me olemme tällä hallituskaudella saaneet kahdeksankymmentäseitsemäntuhatta ihmistä töihin biotaloudella on erittäin iso merkitys tässä aiemmin käytiin keskustelua eriarvoisuudesta paras lääke eriarvoisuutta vastaan on se että me olemme saaneet kahdeksankymmentäseitsemäntuhatta ihmistä tällä vaalikaudella töihin

seuraava kysymys edustaja nylund
värderade talman arvoisa puhemies för första gången sedan

päiväkotienkin pihoilla on liikkunut susia vanhemmat eivät uskalla jättää lapsia päiväunille ulkosalle eivätkä leikki ikäisiä ulos leikkimään yksin kuntoilijat jopa välttävät liikkumista metsissä ja kunnissa on jouduttu järjestämään koulukuljetuksia maanviljelijät epäröivät päästää eläimiä laitumelle tulevana laidunkautena ministeri leppä mitä hallitus aikoo tehdä jotta asutuilla alueilla liikkuvat alueilla liikkuvat sudet eivät olisi uhka paikallisille
herra puhemies hallituksella ja suomella on käytössä kaksi linjaa tämän asian hoitamiseksi toinen on poliisilinja jossa nämä vaaraa ja merkittävää vahinkoa aiheuttavat eläimet voidaan poliisin toimesta poistaa siis lopullisesti poistaa suden muonavahvuudesta toinen linja on se että meillä on viidenkymmenenkolmen suden vahinkoperusteinen kiintiö jonka perusteella voi kaatolupia hakea riistahallinnolta perustelluista syistä riistahallinto käsittelee nykyisten nykyisten säädösten pohjalta nuo hakemukset ja sitten myöntää ne ja tekee harkinnan siitä nämä kaksi linjaa meillä on olemassa mutta se asia mitä edustaja nylundkin täällä toi esille on selvää että me tarvitsemme myöskin suomessa niin kuin kaikkialla muuallakin euroopassa riittävästi liikkumavaraa sille että uhkaavasti käyttäytyvät ja normaalin arkuutensa menettäneet suurpetoyksilöt voidaan poistaa ja tämän eteen hallitus töitä tekee

se että sudet liikkuvat pohjanmaalla ei varmastikaan vielä ole ongelma eikä turvallisuusuhka jos suden todetaan vastuuviranomaisten kuten poliisin ja riistahallinnon toimista huolimatta aiheuttavan vaaraa ihmisten omaisuudelle tai terveydelle niin se on tietenkin eri asia ja ongelma silloin se pitää vastuullisesti ratkaista ministeri ministeri leppä eikö ole niin että suomessa on kattava ja hyvä järjestelmä luonnonvarakeskuksen toimesta arviointiin ja riistahallinnon ja poliisin toimesta siihen että ongelmatapaukset ratkaistaan ministeri leppä onko suomessa yhtään sellaista susien aiheuttamaa vaaratilannetta jota ei vastuuviranomaisten toimesta olisi ratkaistu

ei ainakaan pitäisi olla ei pidä olla vaan kyllä ne vaaratilanteet pitää hoitaa ja silloin kun vaara on välitön sen hoitaa poliisi nyt poliisi on tehnyt yhtenäiset toimintaohjeet koko maahan ja se on erittäin hyvä ja tervetullut uudistus poliisin taholta siellä on tehty myöskin vahvasti yhteistyötä niin luken kanssa tutkimuksen kanssa kuin myöskin riistahallinnon kanssa se on ihan päivänselvä asia mutta yhtä selvää on se että kyllä maaseudulla ja missä tahansa taajamassa myös pitää olla mahdollisuus elää turvallisin mielin myöskin sen osalta että jos siellä on huonosti käyttäytyviä uhkaavasti käyttäytyviä vaarallisesti käyttäytyviä eläimiä suurpetojen osalta niin ne pitää poistaa se on yksinkertainen tosiasia

herra puhemies edustaja nylund otti esille erittäin hyvän ja tärkeän kysymyksen joka huolettaa kyllä pohjalaismaakuntien lisäksi ympäri suomea myös täällä etelä suomessa on nähty liikkuvan jopa aivan aivan niin sanotun metropolin ympärillä niin kuin nykyään hienosti puhutaan on hyvä kuulla että asiasta vastaava ministeri ministeri leppä on tarttunut asiaan ja viranomaiset ovat liikkeellä luotan täysin suomalaiseen poliisiin kysyisin nyt hallitukselta siitä että

tältä metsästyskaudelta tämäntyyppisistä tilanteista joissa on pakkotilan pohjalta tuo eläin petoeläin hyökkäävä petoeläin lopetettu ne kaikki on tutkittu poliisi on ne tutkinut ja omassa tiedossani on että ainakin kaksi kappaletta syyttämättäjättämispäätöksiä se on aivan oikea toimenpide juuri näin pitää toimia on kaikkien tahojen etu että nämä tapaukset tutkitaan se on päivänselvä asia mutta silloin kun pakkotilanteesta on kysymys niin meillä on yksiselitteisen selvä lainsäädäntö ja siitä on ihan oikeat viranomaisen tulkinnat ja oikeuslaitoksen tulkinnat myöskin

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kaksi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintöluonnos eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain neljännen pykälän väliaikaisesta muuttamisesta joka johtuu siitä että viime syksy vuosi kaksituhattaseitsemäntoista oli satovahinkojen osalta poikkeuksellinen ja kun hallitus päätti osoittaa kaksikymmentäviisi miljoonaa satovahinkojen hoitamiseen ei oikeastaan löytynyt muuta toimivaa järjestelmää kyseinen järjestelmä joka mahdollistaa sen että hakijalle voidaan palauttaa kahdeksan pilkku neljäkymmentäkuusi senttiä tätä maksettua valmisteveroa tämä valittu verojärjestelmä tässä vaiheessa on oikeastaan ainut toimiva keino jolla tämä maksatus voidaan hoitaa lähetekeskustelun aikana täällä nousi esiin myös voitaisiinko hallituksen ehdotuksesta poiketen tätä palautuksen aikataulua aikaistaa ja muuttaa niin että jo keväällä tai alkukesällä tämä palautus olisi saatavissa tähän ei kuitenkaan löytynyt keinoa perusteena oli se että hakijoista edelleen puolet täyttää paperisena tämän veroilmoituksen ja myöskin tämän palautusanomuksen ja tältä osin tässä yhteydessä tähän ei löytynyt toimivaa keinoa näiden satovahinkojen arvio kaikkiaan oli noin sata viiva sataviisikymmentä miljoonaa ja hallitus tosiaan päätti osoittaa tähän kahdenkymmenenviiden miljoonan euron suuruisen summan satovahinkojen varalle pitäisi löytää toimivampi ja parempi järjestelmä ja ja aikanaan viime syksynä valtiovarainvaliokunta on tästä esittänyt oman kannanottonsa kuten myös maatalousvaliokunta ja toivoa sopii kun odotettavissa saattaa olla että tulevaisuudessa samankaltaisia sääolosuhteita edelleen voi olla odotettavissa että meillä olisi myös jonkinlainen toimiva järjestelmä jolla voitaisiin ottaa vastaan tämänkaltaisia haasteita nyt tällä hetkellä on eli käsittelyn pohjana oleva esitys tässä vaiheessa mahdollistaa sen että se kahdenkymmenenviiden miljoonan euron korvaus voidaan hoitaa mahdollisimman toimivasti niin että tämä viimeistään syksyllä on viljelijöiden käytössä
arvoisat edustajat edustaja kallin jälkeen siirrytään siihen puheenvuorojen pyyntöjärjestykseen missä puheenvuorot olivat alun perin pyydetyt eli nyt edustaja heinonen kiviranta minulle kerrotusti on edustaja viitasen puheenvuoron jälkeen pyyntöjärjestyksen mukaisesti
arvoisa herra puhemies hyvät edustajakollegat ja muut paikalla olijat oma ruuantuotanto on jokaiselle maalle mutta erityisesti meidän kaltaiselle maalle erittäin tärkeä arvo se on myös huoltovarmuuskysymys viime syksy oli poikkeuksellinen suomalaiselle ruuantuotannolle ja suomalaisille maanviljelijöille syksyisten satovahinkojen määräksi on arvioitu kaiken kaikkiaan jopa sataviisikymmentä miljoonaa euroa ja tätä esitetään nyt pieneltä osin korvattavaksi suomalaisille ruuantuottajille kahdenkymmenenviiden miljoonan kohdennettu lisäavustus joka on kuusisataayhdeksänkymmentä euroa palautusta yhtä maanviljelijäyrittäjää kohden eli hyvin hyvin kohtuullisesta jopa voisi sanoa pienestä korvauksesta on kyse mutta se on tässä tilanteessa oikeus ja kohtuus

korvausperuste jättää kuitenkin katveeseen ne viljelijät jotka käyttävät kuivaukseen esimerkiksi haketta elikkä ovat olleet jo edelläkävijöitä ja vaihtaneet polttoöljyn hakkeeseen uusiutuviin energioihin toisaalta tässä meidän valiokunnan mietinnössä todetaan että tämä lisätuki voi ohjautua sellaisillekin viljelijöille joille ei ole aiheutunut tosiasiallista vahinkoa sen takia on tarpeen etsiä keinoja tulevaisuudessa satovahinkojen korvaamiseksi

tässä meidän valiokunnan mietinnössä todetaankin että on tärkeää että tämä ratkaisu on nyt kertaluonteinen mutta sen jälkeen on tarpeen etsiä ja luoda malli joka on toimiva ja yleisesti hyväksyttävä ja myös eun hyväksymä niin että sitä voidaan käyttää tulevaisuudessakin sillä tavalla että tällaisissa kohtuuttomissa tilanteissa pystytään tukemaan niitä suomalaisen ruuantuotannon ammattilaisia joiden

arvoisa puhemies pidän tätä erittäin tervetulleena ja tärkeänä ratkaisuna tässä tilanteessa vaikka tuki on pieni niin se tulee erittäin suureen tarpeeseen

arvoisa arvoisa puhemies

runsaista sateista aiheutuneita satovahinkoja tästä me olemme käyneet pitkiä keskusteluja verojaostossa ja käsitelleet asiaa me vihreät olemme sitä mieltä että totta kai maatalouden harjoittajien oloja voi ja pitääkin helpottaa mutta me emme ole samaa mieltä tämä on väärä tapa kompensoida ja syitä on muutamia esittelen esittelen näitä syitä yksi fossiilisten energialähteiden käyttö lisää ilmaston lämpenemistä ilmaston lämpeneminen näkyy sitten voimakkaina sääilmiöinä joita esimerkiksi hallituksen esityksessä kuvatut rankkasateet ovat on meistä kestämätöntä jos ilmaston lämpenemisestä aiheutuvia satovahinkoja kompensoidaan keinolla joka lisää entisestään fossiilisten energialähteiden käyttöä ja siten ilmaston lämpenemistä hallituksen esitys on siis ristiriidassa hallituksen omien ilmastotavoitteiden kanssa kaksi toinen syy energiaveron palautus ei myöskään kohdennu tarkoituksenmukaisesti hallituksen esityksessäkin todetaan ihan hallituksen omassa esityksessä todetaan että tämä veronpalautus kohdentuu myös sellaisille maatalouden harjoittajille joilla satovahinkoja on ollut vähän tai ei ollenkaan eli tämä rahanpalautus kohdentuu niille joilla on ollut näitä vahinkoja vähän tai ei ollenkaan

ympäristöystävällisempiä energianlähteitä ja jotka ovat kärsineet samoista satovahingoista eivät saa tukea

eivät saa tukea millaista energiapolitiikkaa tämä on kysyn vaan neljä neljäs syy esityksen

vaikutusarvioinneissakin todetaan että kompensoimalla satovahinkoja tällä tavalla voidaan tulla luoneeksi ennakkotapaus mahdollisia tulevia kertoja varten hallitus hallitus puhuu paljon siitä että tämä on ainutkertainen tapa puuttua mutta me luomme tässä samalla ennakkotapauksen eli kun tällaista vastaavaa kompensaatiota ei ole tehty aiemmin niin tämä luo nimenomaan esimerkin jota on helppo soveltaa myös tulevina tulevina vuosina nämä sääilmiöt eivät ole katoamassa vaan pikemminkin yleistymässä ilmastonmuutoksen vuoksi siksi me tulemme ehdottamaan että tämä lakiehdotus hylätään ja ja ehdottamaan että hyväksytään seuraava lausuma tämä tulee olemaan meidän lausumaehdotuksemme eduskunnalle ja se menee seuraavasti eduskunta edellyttää että hallitus antaa uuden esityksen satovahinkojen kompensoimisesta maatalouden harjoittajille eli me haluamme kompensaation tulee kohdentua oikein sekä kannustaa

ympäristöystävällisten energianlähteiden käyttöön tämä tulee olemaan meidän ehdotuksemme ja ja syitä luettelin aiemmin pitäisi olla parempia tapoja käsitellä tätä asiaa olemme verojaostossakin käyneet pitkiä keskusteluja aiheesta tässä tavassa kompensoida on ihan liian paljon puutteita

mielenkiintoista että täällä tätä esitystä arvostelevat ilmeisesti monetkin niiden puolueitten edustajat jotka aikanaan viime eduskuntakaudella olivat kumoamassa tilakohtaista satovahinkojen korvausjärjestelmää sehän kumottiin pääministeri jyrki kataisen hallituskaudella ja viimeiset satovahinkokorvaukset maksettiin vuonna kaksituhattaviisitoista nyt se järjestelmä ilmeisesti olisi hyvä tosin edustaja yanaria ei voi syyttää hän ei ollut silloin vielä eduskunnan jäsen satovahinkovakuutus on toinen vaihtoehto näitä vakuutusmaksuja voitaisiin tukivaroista tukea

kuudellakymmenelläviidellä prosentilla peräti mutta se olisi poissa maatalouden muista tuista myöskään tuottajajärjestöt eivät ole pitäneet tarkoituksenmukaisena tukivarojen käyttöä tällaiseen tarkoitukseen kun nuo satovahinkovakuutusehdot kuitenkin ovat sellaisia että viljelijät eivät niiden perusteella juuri mitään korvauksia

arvoisa puhemies edustaja yanar käytti oikein pontevan pontevan puheenvuoron

uskon että me edustaja yanarin kanssa ajattelemme monesta asiasta samalla tavalla ja ja meidän puolueemme myös keskusta ja vihreät ajattelevat samalla tavalla mutta ihmettelen vain vähän sitä kun me molemmat haluamme että suomessa syödään puhdasta eettisesti tuotettua ruokaa miten edustaja yanar te ja vihreät ajattelette että me voimme suomessa syödä puhdasta eettisesti tuotettua ruokaa mutta ette millään lailla halua tukea suomalaista maataloutta oletteko ymmärtänyt sen että kun te vastustatte kaikkia näitä maatalouden kriisitoimia lopputulos on se että me syömme suomessa sellaista ruokaa joka on tuotettu suomen eläinsuojelulainsäädännön vastaisesti me syömme sellaista ruokaa jonka tuottamisessa on käytetty enemmän niitä fossiilisia polttoaineita käytetty paljon enemmän torjunta aineita ja muita myrkkyjä ymmärrättekö te vihreät ollenkaan tätä kuviota vai haluatteko te niin että maatalous lopetetaan suomesta näillä näillä teidän vaatimuksillanne ja sitten ostetaan ulkomailta ruokaa joka ei täytä meidän lainsäädäntömme ehtoja
edustaja suutari
arvoisa puhemies edustaja yanarin ajatuksen siitä että tässä oltaisiin kovin ilmastovastaista päätöstä tekemässä voisi asettaa tiettyihin kehyksiin että nyt nämä satovahingot ovat viljelijää kohti noin kolmetuhatta euroa ja siitä saadaan korvauksia noin kuusisataa euroa jos sitä verrataan vaikka tämmöiseen latokuivuriin joka käy vaikka hakkeella sadantuhannen euron investointiin niin ei siinä ole mitään perustetta tällä kierrättää tätä asiaa näin että tämä olisi ilmastovastaista tämä on kertaluontoinen ja sille pitää hallituksen tehdä jotain jatkossa että sitä ei tätä kautta enää sitten pysty maksamaan

myönnän vastauspuheenvuoron edustaja elomaalle ja edustaja viitaselle ja sitten vasta edustaja yanarille koska hänen puheenvuoronsa käynnisti tämän keskustelun hän saa finaalipuheenvuoron

puhemies tämä esitys satovahinkokorvauksista on erittäin kannatettava kyllä minä ihmettelen edustaja yanarin ja ja vihreitten kantaa satovahinkokorvauksiin jos te te saisitte päättää niin täällä suomessa ei olisi ruuantuotantoa ilmeisesti ollenkaan tulevaisuudessa minä olen kyllä ihan ihan ymmälläni että vihreät ovat maanviljelystä vastaan

arvoisa herra puhemies sdp kyllä hyväksyy tämän esityksen ja ymmärrämme sen että vaikka sitä tilannetta täytyy auttaa myöhemmin tulee sitten perusteluja lisänäkemyksiä tähän meidän omaan tulokulmaamme koska asia kuitenkaan ei ole ongelmaton mutta puhemies pyysin tämän vastauspuheenvuoron siksi kun tässä edellä todettiin että tämänkaltaisen järjestelyn tulee voida olla kertaluonteinen tulee olla parempia tapoja ja tämän koko valiokunta ja verojaostokin yksimielisesti toteavat minusta se kertaluonteisuus on tärkeää myös se että se tässä salissa tulee nyt sitten

arvoisa puhemies varsinkin edustajat kurvinen ja elomaa maalailitte kauhukuvia vihreiden visioista minä minä sanoisin näin että kun teidän argumenttinne ovat ilmeisesti loppu niin niin alatte pelaamaan joillain mielikuvilla että vihreät olisi maaseutua vastaan eihän se pidä millään tavalla paikkaansa minä toistan

kyse on siis siitä että tämä on fossiilisten

käyttöä lisäävä tuki lisäksi tämä ei kohdennu tarkoituksenmukaisesti lisäksi tämä ei auta niitä jotka käyttävät ympäristölle ystävällisiä tapoja ja lisäksi tämä voi muodostaa ennakkotapauksen kun minulla on neljä tällaista todella vahvaa argumenttia minusta on outoa että niihin ei vastata vaan aletaan puhumaan joistain ihmeellisistä

mutta tämä valittu keino on aivan päätön koska rankkasateet ja äärimmäiset sääilmiöt johtuvat ilmaston lämpenemisestä ja ilmaston lämpeneminen johtuu siitä että me käytämme fossiilisia polttoaineita liikaa nyt ilmaston lämpenemisestä johtuvia satovahinkoja kompensoidaan ilmastonmuutosta pahentavan fossiilisen energianlähteen käytön lisäämisellä tämä on se mikä tässä on täysin

kuten edustaja yanar hyvin nosti esille tämä kohdentuu väärin hallituksen omassa esityksessä sanotaan että tämä kohdentuu osittain niille joilla oli vähäisiä vahinkoja tai ei vahinkoja lainkaan kun kaikki lähtee kuitenkin siitä mitä valintoja ihmiset tekevät mitä valintoja maatalousyrittäjät tekevät mitä valintoja yrittäjät tekevät niin tällä me rankaisemme niitä

puhemies täytyy sanoa että vihreitten ja vasemmistoliiton argumentit ontuvat vakavasti te ette ole tehneet kotiläksyjänne te väitätte että tämä aiheuttaa enemmän fossiilisten polttoaineiden käyttöä ei pidä paikkaansa ettekö ole huomanneet että tämä koskee viime vuoden käyttöä kukaan ei voi enää käyttää enemmän polttoöljyä vuonna kaksituhattaseitsemäntoista koska näinhän se on pitäisi lukea ensin hallituksen esitys

ja kuivureissa myönnän
nyt tässä debatissa vielä puheenvuoron tämän aloittaneelle edustaja modigille ja sitten mennään puhujalistaan
arvoisa puhemies edustaja nylundille haluan todeta tässä hallituksen esityksessä tuetaan niitä jotka eivät ole tehneet ympäristöystävällisiä valintoja onko se se viesti minkä hallitus haluaa antaa tällä on myös riski syntyä ennakkopäätökseksi me näytämme tällä hetkellä yrittäjille että kyllä fossiilisten energialähteiden avulla me saatamme teitä tukea kun vahinko sattuu tämä on aivan väärä tapa me olemme yhtä mieltä siitä että pitää olla joku keino jolla voidaan auttaa yllättävien isojen satovahinkojen kohdalla koska kotimainen ruuantuotanto on meille kaikille tärkeää mutta tämä on aivan päätöntä

arvoisat edustajat täällä on muutama edustaja paikalla hienoa ja samat edustajat joilla on kohta puheenvuoro tässä ovat pyytäneet vastauspuheenvuoroa ja tästä syystä mennään vähän aikaa listaa läpi ja sitten palataan debattiin
kiitos herra puhemies aivan erinomaista sanon tähän heti kärkeen sen että sosiaalidemokraatit eivät vastusta tätä satovahinkokorvausta viime viikolla esitin täällä eduskunnan ilmastokeskustelussa huolen siitä että nämä satovahinkokorvaukset olisi pitänyt ulottaa ympäristöystävällisiin hakekuivureihin eikä vain tuontiöljyn käytön tukeen kestävän kehityksen maatilojahan tässä tultiin rangaisseeksi samalla kun viljelijöitä kannustettiin pysymään fossiilisissa polttoaineissa tällä kertaa tämä hätäratkaisu oli perusteltu ja käytännössä ainoa mahdollinen mutta vastoin yleistä ilmasto ja energiapolitiikan linjaa siksi on syytä toivoa oikeudenmukaisempaa ja kestävämpää linjausta koska yhteinen tavoitteemme lienee että uusiutuvat energialähteet yleistyisivät maataloudessa jotta suomen ilmastotavoitteet voitaisiin täyttää kun samalla äärisäät ovat yleistymässä on todennäköistä että satovahinkoja joudutaan jatkossakin korvaamaan hallituksen valitsema malli on silloin kahdella tapaa ongelmallinen ensiksi ei pidä pönkittää sitä odotusta vain öljyn kulutusta tuetaan parhaillaan istuva yritystukityöryhmähän suhtautuu kriittisesti kaikkeen fossiilisen energian tukeen mitä vastaan sotii sitten tämä kevyen polttoöljyn valmisteveron palautuksen kaksinkertaistaminen seuraavalla kerralla kenties kolminkertaistaminen kannustin on tässä täysin väärä toiseksi olisi syytä luoda pysyvä menettely satovahinkojen korvaamiseen kun tämä aiempi järjestelmä aivan kuten edustaja kiviranta sanoi tässä jokunen vuosi sitten lopetettiin tämänkertaista hätäratkaisua ei ole tarkoitus käyttää enää koskaan mutta yleinen elämänkokemus kuitenkin kertoo muuta on varmaa että jos tai kun viime syksyn kaltainen katastrofi toistuu vaaditaan jälleen lisääntyneiden polttoainekulujen korvaamista ilmastonmuutos tuottaa entistä enemmän haasteita suomalaiselle kasvinviljelylle ja niihin on etsittävä vastauksia nyt sananmukaisesti hyvän sään aikana kun eun yhteistä maatalouspolitiikkaa uudistetaan se on osoittautunut aika kiviseksi tieksi mutta siinä yhteydessä on luotava kestävämpiä riskinhallinnan menetelmiä koko unionin tasolle kenties uudenlainen vakuutus äärisäiden varalle pitkällä tähtäimellä paras ilmastovakuutus on tietenkin se että ilmastonmuutosta torjutaan uskottavasti ja johdonmukaisesti niin isoissa kuin näissä pienemmissäkin asioissa siksi esitämme tähän sinänsä erinomaiseen ja tasapainoiseen valiokunnan mietintöön lisäksi vahvistavaa lausumaa luen sen nyt tässä ikään kuin valmisteluksi tulevaan eduskunta edellyttää että valtioneuvosto ryhtyy välittömästi valmistelemaan satovahinkojen korvaamisen mallia joka korvaa kertaluontoiseksi tarkoitetun menettelyn valtiovarainvaliokunnan mietinnön kaksikymmentäkaksi kautta kaksituhattaseitsemäntoista ja ja maa ja metsätalousvaliokunnan lausunnon kaksikymmentäkaksi kautta viittaamalla tavalla ja joka ei ole ristiriidassa kansallisen ilmasto ja energiastrategian tavoitteiden kanssa

puhemies niin kuin tuossa edellä edustaja harakka totesi tätä on kyllä syytä ymmärtää tätä hyvin hankalaa tilannetta siellä maaseudulla kun tällaisia tällaisia ikäviä aikoja on on ja satovahinkoja tulee niin kyllä ymmärrämme hyvin sen että silloin joitain korvaavia korvaavia muotoja on löydettävä jotta tilanne helpottuu ja sen takia olemme tietenkin tätä esitystä hyväksymässä mutta hengenvetoon täytyy todeta juuri se ongelmallisuus että kun joudumme nopeasti paikkaamaan näitä tilanteita niin on ollut äärimmäisen ikävää että se ainoa ikään kuin toimiva muoto joka on voitu löytää onkin sitten toisaalla iskunkestäviä ilmasto ja ympäristötavoitteita vastaan eli tämä apu tulee sitten sitten fossiilisen kevyen polttoöljyn verohelpotuksina ja se ei ole tietenkään pitkällä aikajänteellä viisasta ja sotii tietenkin näitä suomen omia ilmastotavoitteita vastaan niin kuin täällä on todettu jo moneen kertaan

koska tämä nyt osoittautui ainoaksi toimivaksi keinoksi tällä hetkellä kun hyväksymme tätä lakia niin siksi minusta samaan aikaan olisi syytä teroittaa sitä viestiä eduskunnan taholta että me edellytämme että näihin vaikeisiin tilanteisiin jos sellaisia tulee

mutta haluan korostaa että tämän ponnen myötä ikään kuin vahvistaisimme tätä sanomaa että meidän on kehitettävä parempia muotoja
ja puhujalistassa jatketaan

arvoisa puhemies vuoden kaksituhattaseitsemäntoista sadonkorjuuolosuhteet olivat koko suomessa varsin vaikeat ja satovahingot olivat laajat taloudellisten menetysten arvioidaan nousseen kaiken kaikkiaan sataan viiva sataanviiteenkymmeneen miljoonaan euroon tämä on tosin hyvin arvioluku koska tilakohtaista satovahinkojen korvausmenettelyä ei ei enää ole olemassa hallitus päätti jo syksyllä ohjata vahinkojen korvaamiseen se on hyvinkin osakorvaus tästä mutta näin päätettiin kuitenkin tehdä korvaustavaksi valittiin kevyen polttoöljyn valmisteveron lisäpalautus myös valiokunta piti tätä korvaustapaa perusteltuna joustavana ja kustannustehokkaana koska lisäpalautus voidaan hoitaa samassa menettelyssä kuin jokavuotinen säännönmukainen valmisteveron palautus lisäpalautuksen määrähän kasvoi tässä eduskuntakäsittelyssä hiukan seitsemästä pilkku seitsemästäkymmenestä sentistä litralta kahdeksaan pilkku neljäänkymmeneenkuuteen senttiin litralta noitten kevyen polttoöljyn määrien tarkennuttua hakemusten perusteella valiokunta piti erittäin tärkeänä että kertaluonteisen korvauksen asemesta satovahinkojen korvaamiseen luotaisiin toimivampi järjestelmä näin asian käsittelyssä käväistiin myös maatalousjaoston tontilla ja näyttää siltä että täällä salissakin siellä on jo käyty vaihtoehtoahan ei ole esitetty olisi mielenkiintoista vähän edes kuulla valotusta siitä mikä olisi tuo oppositiopuolueiden vaihtoehto asian paremmaksi hoitamiseksi meillähän nyt jo tuetaan esimerkiksi hakelämpökeskusten rakentamista maatilatalouden kehittämisrahastosta jota muuten edustaja harakka suorastaan rakastaa neljälläkymmenellä prosentilla kuitenkaan näitä ei juuri rakenneta vain suurimmat kartanot ovat ainakin minun kotiseudullani niitä rakentaneet se on hyvin kallista täytyy tehdä myös hakevarasto ja siinä on muitakin kustannuksia joita aiheutuu

asiaa käsiteltäessä keskusteltiin myös palautuksen aikaistamismahdollisuudesta perinteisesti tämä palautus on maksettu kohdevuotta seuraavan vuoden syyskuun loppupuolella ja ajatuksena oli että palautus voitaisiin aikaistaa esimerkiksi toukokuun lopulla tapahtuvaksi tämä kaatui kuitenkin verohallinnon käsittelyprosessiin joka vaatii lähes puoli vuotta myös eu kortti nousi esille koska ei ollut täyttä varmuutta siitä voitaisiinko palautuksen aikaistamista tehdä edes niin että toukokuun lopulla olisi maksettu sekä säännönmukainen palautus että lisäpalautus vaikka palautuksen aikaistaminen olisi ollut tärkeää monen viljelijän kireän talouden vuoksi palautuksen aikaistamisesta luovuttiin koska tilakohtainen taloudellinen intressi on kuitenkin

varsin pieni keskimäärin ja eu valvonta voi aina muodollisessa kireydessään yllättää kerrattakoon tässä se että tämä lisäpalautus kevyen polttoöljyn valmisteverosta on keskimäärin siis kuusisataayhdeksänkymmentä euroa per tila muistaakseni huono vertailukohde esimerkiksi takuueläke on kuukaudessa seitsemänsataaseitsemänkymmentä euroa per takuueläkkeen saaja että tämän suuruusluokan asioista tässä puhutaan

satovahinkotilanne teki tilanteesta vielä pahemman kaikista vaihtoehdoista kun meillä ei enää ole satovahinkolakia tämä olisi pragmaattisin nopein

käytännössä ainoa toimiva ratkaisu rahat vaikka se on aika pieni määrä tulevat suhteellisesti nopeasti viljelijöille syyskuun aikana hallintokustannukset ovat todella alhaiset koska järjestelmä on jo olemassa se täytyy myöntää että se ei osu aivan oikein se on kuvattu erittäin tarkasti valiokunnan mietinnössä mutta se menee nimenomaan aktiiviviljelijöille ne jotka tuottavat ruokaa samat henkilöt samat viljelijät käyttävät polttoöljyä minä ymmärrän sosiaalidemokraattien lausumaa jonkin verran en yhdy siihen että tämä olisi ilmastostrategian vastainen koska kuten on jo poltettu jo käytetty polttoöljy kukaan ei voi enää käyttää enempää polttoöljyä vuonna kaksituhattaseitsemäntoista minä en ymmärrä ollenkaan vasemmistoliiton ja vihreitten nimenomaan vihreitten yritystä kaataa tätä esitystä se on minusta erittäin ontuvaa jos sanotaan näin että pitäisi korvata tämä paremmalla järjestelmällä minä toistan joko te ette ole lukeneet hallituksen esitystä tarkasti tehneet läksyjänne tai sitten te yritätte sanoa jotain muuta kuin te haluatte te haluatte korvata toisella järjestelmällä mutta teidän pitäisi olla tietoisia että meillä ei enää ole satovahinkolakia ja se tarkoittaa se tarkoittaa että kukaan ei ole ilmoittanut satovahinkoja kukaan ei ole ilmoittanut millä tavalla sitten jaetaan satovahinkokorvauksia te tiedätte myös tai teidän pitäisi tietää että se kestää vähintään pari vuotta ennen kuin me saamme uuden satovahinkolain jos me haluamme sen ei ole mahdollista korvata näitä sen lain perusteella valtiovarainvaliokunta ja viime vuonna maa ja metsätalousvaliokunta ovat linjanneet että pitäisi hakea joku toinen mahdollinen ratkaisu tähän ongelmaan yksi sauma voisi olla uusi cap uudistus siellä puhutaan nimenomaan riskienhallintajärjestelmästä ja siellä tulee se sauma mutta nyt tämä keino että nostetaan polttoaineveron palautusta on se ainoa nopea ja ainoa mahdollinen niin minä näen sen kiitos
myönnän vielä tässä listapuheenvuoron edustaja suutarille näin siksi että joiden edustajat ovat paikalla ovat voineet käyttää ainakin yhden varsinaisen puheenvuoron ja sen jälkeen voidaan jatkaa debatilla arvoisa

puhemies energiatuotteiden valmisteveron lisäpalautus viime kesänä satovahingoista kärsineille maanviljelijöille on mielestäni oikeus ja kohtuus vahingot ovat asiantuntijoiden mukaan

miljoonaa euroa eli eli kuten täällä tuli esille keskimäärin reilut kuusisataa euroa per viljelijä ministeriöiden eri asiantuntijat valtiovarainvaliokunnan

kertoivat tämän olevan edullisin nopein ja vähiten byrokratiaa vaativa ratkaisu sekä

sen lisäksi eun mahdollisesti hyväksymä asia ei tietysti ole ongelmaton niin kuin täällä sanottiin esimerkiksi hakekuivureita käyttäville biokaasua traktoriin laittaville rahtipalveluja kuivaukseen ostaville ja jotka olivat tietysti kaikkein suurimpia häviäjiä jotka eivät päässeet ollenkaan siihen kuivausvaiheeseen elikkä joilla se jäi muualle mutta lohdutuksena tietysti voi sanoa että nämä korvaukset osuvat just sillä tavalla että todennäköistä on että ne jotka ovat investoineet suuriin kuivureihin ovat myös kaikista vahvimpia viljelijöitä jotka jollakin tavalla voivat

oikeudetta kuitenkin tämän ulkopuolelle elikkä heitä tietysti tässä rangaistaan mutta mutta se kohdistuu suurempiin todennäköisesti minun mielestäni tämä ei ole millään tavalla ilmastovastainen päätös tässä tietysti on vahinko tapahtunut jo aikaisemmin ja on käytetty ne samat koneet siellä sekä kuivurit että traktorit ovat siellä pelloilla kiertäneet eikä tähän tulla palaamaan tietysti voi ajatella niin että tässä vedotaan myöhemmin tähän ja sitten sillä perustella ikään kuin jätetään investoimatta kuivureihin ynnä muihin mutta totuus on se että ne jotka eivät ole pystyneet investoimaan vielä

on laskettu että tässä vaiheessa ei vielä pysty investoimaan uusiin suurempiin kuivureihin eivät olisi sitä tehneet muutenkaan pääsääntöisesti tietysti on poikkeuksia olemassa tämä on kertaluontoinen ja tosiaan valtiovarainvaliokunnan kehotus valtioneuvostolle on että tämä asia pitää jatkossa hoitaa toisella tavalla kiitoksia
ja pieni debatti

olin vähän hämmästynyt siitä että edustaja kiviranta jonka johdolla hyvin yksituumaisesti tätä mietintöä tehtiin tekikin yhtäkkiä hallitus oppositio kysymyksen tästä pysyvästä kestävästä satovahinkojärjestelmästä korjatkaa nyt olenko väärässä että eikö hallitus sitten haluakaan että tämä tulisi ratkaistua jotenkin kestävällä ja pysyvällä tavalla noin periaatteessa tämä järjestely joka on joka on tällainen hätäjärjestely ja jonka piti olla kertaluontoinen sillä tavalla parempi että meidän pitäisi jatkossakin joka kerta hädän tullen improvisoida jokin jokin ratkaisu kuin se että päästäisiin johonkin pysyvään ratkaisuun en tiedä onko se hyvää maata louspolitiikkaa mutta ainakaan se ei ole hyvää veropolitiikkaa enkä yhtään ymmärrä sitä miksi meidän todella pitäisi astua maatalousasiantuntijoiden tontille me voimme sanoa aivan hyvin että tällaista järjestelmää tarvitaan ratkaiskoot asiantuntijat sen miten se tehdään

toisen paremman vaihtoehdon meillä on erilaisia tapoja käsitellä asioita mutta sen voisin ottaa tässä vielä esille että että tästä kevyestä polttoöljystähän käytetään noin seitsemänkymmentä prosenttia traktoreissa ja leikkuupuimureissa ainakaan minä en silmissäni näe semmoista voimakasta kehitystä että niissä nyt kovin nopeasti alettaisiin käyttää runsaasti esimerkiksi puuhaketta ja toinen asia on sitten se että että nämä hakelämmitysinvestoinnit ovat hyvin kalliita meillä ovat ihmiset rakentaneet näitä polttoöljyyn perustuvia kuivureita enkä näe sielläkään kovin suurta suurta mahdollisuutta nopeaan

arvoisa herra puhemies olisin myös todennut sen että kyseessähän on nimenomaan se koko valiokunta edellyttää sitä että hallitus valmistelee ja mielestäni olisi syytä ikään kuin hyvässä hengessä todeta että sdp on kannattamassa tätä asiaa hyvä henki meillä ainakin tässä suhteessa verojaostossa oli oli enkä siksi ymmärrä närkästystä mikä nyt sitten meidän puheenvuoroihimme ainakin osittain liittyy mutta se on hyvä puhemies että ainakin edustaja suutari täällä selkeästi jo pariin kertaan sanoi että kertaluonteinen se on mielestäni tärkeää että se on koko eduskunnan viesti niin kuin valiokuntakin on kirjannut puhemies minun mielestäni koko maatalouden etu on se että maatalous toimii eettisesti ja edistää omin valinnoin ympäristönsuojelua ja ilmastonsuojelua siitä hyötyvät kaikki tulee hyvä maine lähiruokaa halutaan entistä enemmän ja siksi on syytä kannustaa siihen että ennen pitkää kuitenkin valittaisiin näitä biopolttoaineita

arvoisa puhemies edustaja nylund esitti pari pari kritiikkiä minun suuntaani voisin vastata niihin edustaja nylund teillä on kaksi argumenttia yksi on se että että en olisi tutustunut tähän lakiesitykseen tämä on käsittämätöntä me olemme samassa jaostossa me olemme vääntäneet ja puhuneet näistä pitkään te tiedätte että minä tiedän tästä todella

argumenttini tässä ovat sellaisia että minä siteeraan suoraan lakiesitystä kun teillä on argumentit ilmeisesti loppu niin puhutte siitä että en olisi tähän perehtynyt olen perehtynyt ja väitän että todella hyvin toinen juttu on se että puhutte siitä että kyse olisi viime vuoden palautuksesta kyllä mutta se että tämä ei vaikuttaisi tulevaisuuteen ei myöskään pidä paikkaansa hallituksen esityksessä sanotaan että tämä voi olla ennakkotapaus joka vaikuttaa tulevaisuuteen hallituksen esitys sanoo näin eli oletteko te tutustunut tähän hallituksen esitykseen kunnolla tai ette välttämättä kestä
nyt minä olen erittäin tarkka sen minuutin kanssa aivan erittäin tarkka
arvoisa herra puhemies tämä keskustelu on tärkeää ja on hyvää argumentointia siitä mistä tämä kaikki on johtunut huonosta satovuodesta ja siitä että hallitus antoi kaksikymmentäviisi miljoonaa tämän satokorvauksen järjestelyn hoitamiseen siihen löytyi ratkaisu joka toimii tämän energiaveron palautuksen kautta toki varmasti oli muitakin vaihtoehtoja nyt tässä on tämä malli mikä nyt on käytössä ja tämä on nyt täällä keskustelussa nyt on erityisen tärkeää se mistä käytiin keskustelua myöskin täällä salissa kun tätä käsiteltiin edellisen kerran että tähän voitaisiin löytää se aikaisempi maksatus jotta saataisiin tiloille sitä rahaa nyt jo kevääksi siltä osin voidaan puhua edelleen siitä että tämä maatalouden kriisi viime vuoden heikko heikko sadon laatu ja ennen kaikkea huonojen sääolosuhteiden vallitsema sadonkorjuuaika joka venyi ja vei tuotantopanoksia ja kustannuksia korkealle jatkuu edelleen tämän kevään tuotantopanoksien hankinnassa monella tilalla ollaan hätää kärsimässä että mistä tehdään ne eurot

arvoisa puhemies tämä tapaus tämä hallituksen esitys osoittaa karulla tavalla sen mikä on opposition suhtautuminen maatalouden vaikeaan tilanteeseen tänä päivänä lähdetään esittämään tämmöisiä teoreettisia viisasteluja tilanteessa jossa tiloilla todella on hätä kun on hätä silloin niin kuin talon palossakaan ei perusteta työryhmää miettimään miten tuo sammutettaisiin vaan sitä sammutetaan heti ja välittömästi siksi toivonkin arvoisa puhemies että kun tällaisissa asioissa mennään aivan kuten edustaja nylund aivan oikein äsken omassa puheenvuorossaan kuvasi tätä tilannetta

minä olen oppinut elämässäni sen että jos meinaa parannuksen tekoon ruveta niin kannattaa aloittaa siitä omasta piiristä ensin
arvoisa puhemies muistan myös täällä asiasta käydyn lähetekeskustelun ja silloin minusta oli varsin yksimielinen näkemys siitä että kun tähän varsin poikkeukselliseen satotilanteeseen haettiin ratkaisua joka mahdollisimman nopeasti auttaisi edes hieman niin tehtiin tämä energiaveron palautus tämä oli kätevin ratkaisu joka pystyttiin siinä tilanteessa tekemään tässähän kyse on vain välineestä kyse on kotimaisen elintarviketuotannon turvaamisesta minun täytyy sanoa kyllä niille jotka tätä kritisoivat jos te todella olette esimerkiksi ympäristön puolesta tai eläinten oikeuksien puolesta tai eläinten hyvinvoinnin puolesta niin eikö suomalainen maanviljelys täällä ole korkeammin kriteerein tapahtuvaa toimintaa kuin ulkomailta

puheenvuoropyyntöpainiketta jos edustaja suutari haluaa vastauspuheenvuoron

kiitoksia ja anteeksi puhemies tosiaan istuin väärässä paikassa kun tämä kiurun paikka oli vähän aikaa sitten minun paikkani mutta minut on siirretty nyt vähän vasemmalle ei ajatuksia kuitenkaan arvoisa puhemies koko valiokunta edellyttää ja tämä keskustelu myös nimenomaan kannustaa valtioneuvostoa etsimään tähän kestävän ratkaisun mutta tämä ratkaisu tähän hätään on paras ja minun käsitykseni mukaan ainut esitetty ratkaisu jos jollakin on parempi ratkaisu niin minäkin tietysti haluan tietää sen mikä se voisi olla niin että voisi tässä ihan viime tingassa mielipidettäkin

puhemies halusin vain tässä todeta vielä kerran sen tärkeän seikan siis kannattaa tätä me kannatamme tätä ja ymmärrämme tämän hädän ja meidän mielestämme pitää tähän puuttua koska täällä puhutaan yleisesti oppositiosta niin vielä kerran sanon tämän ääneen ettei jää niille epäselväksi ketkä eivät kenties ole koko keskustelua seuranneet mitä tulee ylipäätään tähän maatalouden tilanteeseen ja muuhun niin kyllä minä pitkällä tähtäimellä uskon että se on koko maatalouden etu että sillä on senkaltainen maine että meillä ruoka tuotetaan eettisesti meillä on puhdasta ruokaa meillä käytetään ympäristöystävällisiä keinoja meillä pidetään hyvää huolta eläinten hyvinvoinnista ne ovat kilpailuvaltteja ja juuri siksi peräänkuulutan sitä että toivon että näillä kertaluonteisilla ratkaisuilla mitä olemme pakotettuja tässä tilanteessa tekemään mitä mekin kannatamme ei olisi sellaista

anttila vastauspuheenvuoro
arvoisa puhemies täällä on käyty jo hyvää keskustelua totean vain sen että tässä tilanteessa emme olisi jos kataisen hallitus ennen kuin kumosi satovahinkojärjestelmän olisi rakentanut järjestelmän joka nyt sitten toimisi tämä kannattaa pitää mielessä mutta nyt on tärkeätä että se tehdään jatkoa ajatellen vakuutusjärjestelmää on ehdotettu ja sekin on silloin hyvä jos sen ehdot ovat sellaiset että se korvaa todella nyt ainakaan tällä hetkellä tämmöistä järjestelmää tietääkseni ei ole joka tällä tavalla toimisi on yritetty myöskin selvittää olisiko euroopan unionissa olemassa joku kriisirahasto taikka vastaava mutta näitä joudutaan selvittämään koska väitän että ilmastonmuutos pahenee ja se johtaa siihen että näitä syksyjä saattaa tulla lisää sitä taustaa vasten sen järjestelmän pitää olla pysyvänä jatkossa voimassa

aika pieni joukko paikalla tästä listasta poiketen edustaja hakanen on pyytänyt vastauspuheenvuoron hänellä ei ole varsinaisen puheenvuoron pyyntöä
arvoisa herra puhemies tässä tulikin jo edustaja anttilan äskeisessä puheenvuorossa esille se että järjestelmän vaihtoehtoja ovat rahasto tai vakuutus vakuutus ei tule olemaan se vaihtoehto meidän meidän suomalaisille viljelijöille se ei tule olemaan semmoinen kilpailukykyinen jotta se voisi tulla oikeasti vaihtoehdoksi viljelijöille sellainen rahastomalli ehkä voisi olla johonka jokainen viljelijä itse omalta hehtaarilukumäärältään jonkinlaisen korvauksen sijoittaisi ja valtio laittaisi vastaavan vastaavan summan ja sieltä sitten voitaisiin vuosittain näitä satovahinkoja korvata tämä ehkä tulee olemaan se minkä minä minä ainakin itse näen mahdollisena vaihtoehtona

kuivurin energian tuottamisesta että hyvin monet näistä hakekuivureista kun puhutaan hakekuivureista tehdään niin että se peruslämpö lämmitetään öljyllä ja lämmönvaihtimen kautta tuodaan hakelämmitettynä ilma lämpimämpänä sinne

arvoisa herra

ei se että me tuomme uusiutuvan energian tähän rinnalle tarkoita sitä ettemmekö pohjimmiltamme olisi sitä mieltä ja koko sydämestämme haluaisimme että tässä tukalassa tilanteessa suomalaista suomalaista elintarviketuotantoa täytyy kuitenkin nähdä se että kun on kysymys

niin tämä kohdentuu koko maataloussektorille ei pelkästään ehkäpä vain viljanviljelijöille mikä oli se ensisijainen ajattelutapa siitä kuinka tarvitsee asioita hoitaa edustaja nylundin mukaan naapuritilallinen jolla on hakkeella toimiva kuivuri ja joka on sillä samalla satovahinkoalueella

ei ole tämän tuen piirissä ja te siunaatte sen eriarvoisen ajattelun että se joka on myöskin kärsinyt satovahingoista ei saakaan sitä korvausta ja tässä on se mitä minä en en tavallaan niin kuin ymmärrä että ollaan hyväksymässä eriarvoistavaa tilannetta ei minulla tähän ole mitään yksittäistä nopeaa ratkaisua mutta edustaja hakanen kyllä minun mielestäni käytti oivallisen puheenvuoron siitä että tästä polttoaineveron palautuksesta ohjata sinne rahastoon jonne sitten viljelijät omalla panoksellaan ja valtio omallaan voisivat kerryttää varoja olkoon sitten vaikka viisivuotinen ylimääräinen polttoaineen kaksinkertainen kevennystaakka jotta saadaan viljelijöitten omaa panosta siihen vakuutusjärjestelmä ei tässä kannattavuuden huonossa tilanteessa tule olemaan sellainen vaihtoehto että viljelijät sellaisen vakuutuksen ottaisivat koska kannattavuus on niin heikkoa eikä tiloilla ole siihen resursseja rahallisia resursseja ei vain kerta kaikkiaan riitä sen takia tässä kohtaa pitäisi valtion tulla vastaan niin että jatkamme

aikaa minä ajattelin että minä jatkan kumminkin niin että sitten tarvitsee sanoa niin kuin se eräs legendaarinen kansanedustaja että kantajat tulivat mutta nyt joka tapauksessa minun mielestäni sdpn lausuma on hyvä se että edellytetään että lähdetään hakemaan ratkaisuja minun mielestäni siinä ei ole kyllä mitään moitittavaa kyllä pystyn sitä tukemaan mutta minun mielestäni pitää avata nyt vähän laajemmalti tätä niin että turvataan suomalainen elintarviketuotanto ja viljely tässä maassa mutta mahdollistetaan ehkä vähän pidemmällä ajanjaksolla sitä että me saamme tähän maahan jonkun rahastomallin mistä sitten korvataan näitä satovahinkoja mielestäni hakanen toi hyvän hyvän esimerkin ja valmis ainakin henkilökohtaisesti edistämään sitä että tällainen vaikka tässä kritisoidaan että tästä voi tulla niin sanotusti maan tapa tulkoon maan tapa mutta sillä pitää olla joku tavoite ja se tarkoittaa sitä että tällaisella ylimääräisellä kaksinkertaisella kevyen polttoöljyn palautejärjestelmällä kerättäisiin sitä viljelijöiltä tulevaa rahasto osuutta ja ja siten luotaisiin pitkällä aikajänteellä turvallisuutta kun tämä ilmastonmuutos nyt vain valitettavasti on meillä tosiasia ja meidän olosuhteet tässä maassa muuttuvat kesistä ja talvista riippuen arvoisa puhemies näillä sanoilla jään mielenkiinnolla odottelemaan edustaja nylundin

minä toistan mitä minä sanoin aiemmin tästä

palautuksesta seitsemänkymmentä prosenttia menee moottoreihin joita myös sen hakekuivurin omistaja käyttää eli hän saa tukea

hakkeesta ei

valmisteveroa valitettavasti ei ole mahdollista antaa tukea sitä kautta näille viljelijöille tämä ei ole paras mahdollinen jos me maailmassa mutta nyt se on ainoa mahdollinen pitäisi tietää että jos me yritämme nyt

komissio vaatii että pitäisi todeta että juuri

on ollut se satovahinkotilanne ja se on mahdotonta kun he eivät eivät ole tehneet ilmoitusta me emme voi todistaa sitä enää

puhemies yhdyn niihin puhujiin jotka ovat sitä mieltä että nyt pitäisi erottaa se ketkä kannattavat tätä kahdenkymmenenviiden miljoonan euron suuntaamista suomalaisille viljelijöille satovahingoista johtuen

on paljon pienempi asia

sekin pitää muistaa että kymmenessä vuodessa maatalouden tulo on on puolittunut

kymmenen vuotta aiemmin se oli oli miljardi elikkä silloin kun hallitus kuuli viljelijöiden hätää ja teki tämän ratkaisun se tilanne oli hiukan erilainen kuin meillä täällä nyt kun käydään tätä tätä keskustelua enemmän me viisastelemme siitä pitäisikö keksiä jotain uusia järjestelmiä vai pitäisikö tehdä sitä tai tätä verojaosto kuuli poikkeuksellisen laajasti asiantuntijoita ja asiantuntijoiden joukossa oli myöskin asiantuntija ympäristöministeriöstä kaikki olivat sitä mieltä että kun on tehty tämmöinen päätös että viljelijöille osoitetaan kaksikymmentäviisi miljoonaa niin tämä valittu järjestelmä näistä valikoimissa olevista on ehdottomasti kaikkein paras ei löydy mitään muuta ja jotta löytyy niin sitä pitää sitten pidemmässä juoksussa pohtia ja miettiä ja niin kuin täällä aiemmissa toistettu seitsemänkymmentä prosenttia tästä korvauspolttoaineverosta muodostuu moottoreista eli traktoreista ja erilaisista vempeleistä joita siellä maataloudessa on kuivureiden osuus on vain se kaksikymmentä ja kun tiedetään se rakenne minkälaisia maatiloja meillä on niin varmaan yhdeksänkymmentäviisi prosenttia on senkaltaisia maatiloja joilla on kuivuri joka käyttää kevyttä polttoöljyä mutta minusta nyt pitäisi suunnata katse tulevaisuuteen ja ajatella sitä että tulee kevät ja lähdetään kevätkylvöille eikä sellaisia vuosia kuin viime vuosi välttämättä toistuvasti tule elikkä ei nyt ennakoida pessimistisesti että jatkuvasti tarvitaan satokorvauksia hoidetaan tämä asia ja uskotaan siihen että tulevaisuudessa on paremmat sääolosuhteet eikä tämmöisiä korvausjärjestelmiä

enpä voisi enempää olla samaa mieltä kuin edustaja kalli edellä toivon myös sydämestäni että sääolosuhteet olisivat paremmat paremmat eikä tällaisia korvauksia tulevaisuudessa tarvittaisi sitä me emme ihan tässä talossa tietenkään voi säätää mutta toivoa voimme puhemies olen oikeastaan jo aiemmissa puheenvuoroissani tuonut olennaiset kulmat esiin omasta ajattelustamme sdpssä tässä lopussa vain käyttää tilannetta hyväkseni siinä suhteessa kun puhuimme äsken maataloudesta ja sen kokonaisasemasta kilpailukyvystä ja vielä alleviivata hyvin ajankohtaista asiaa joka liittyy tietynlaiseen maatalouden eettisyyteen ja näkökulmaan eettisyydestä maatalouden kilpailuvalttina eli juuri nyt parhaillaan valmistellaan uutta eläinsuojelulakia ja jälleen kerran vetoan kyllä hallituspuolueisiin siinä että siitä tulisi edistyksellisen hyvä ja että eläinten hyvinvointi otettaisiin siinä tosissaan muuten tulee takapakkia paljon

arvoisa puhemies tässä salissa käytetään usein erityisesti debateissa hyvin maatalousystävällisiä puheenvuoroja uskon että aika monta kertaa ne tulevat ihan sydämestäkin että kaikki eivät ole niin sanottua poliittista peliä ollenkaan mutta ilmeisesti täällä on kuitenkin aika huono maatalouden tuntemus keskimäärin ja ehkä lyhyesti kertaan tuon maataloustulon kehityksen siis maataloustulo joka on viljelijän saama korvaus työstään ja ja maatalouteen sijoitetusta pääomasta on kehittynyt todella huonosti

eu jäsenyys alkoi vuoden

alusta noin miljardi siis noin tuhat miljoonaa euroa vuodessa

nyt se on siinä neljäsataa

eli tämä pudotus on on ollut todella reipas

samaan aikaan on tietysti kyllä tilaluku alentunut silloin eu jäsenyyden alussa se oli satatuhatta tilaa nyt se on jo alle viidenkymmenentuhannen tilan mutta tämä muutos on tapahtunut varsin raskailla investoinneilla me jotka verotusta tunnemme tiedämme että pellon ostohinta ei ole maatalouden juoksevassa tuloverotuksessa vähennyskelpoinen se on vain mahdollisessa luovutusvoittoverotuksessa vähennyskelpoinen se liittyy siihen että kaikki maapohja katsotaan sellaiseksi kulumattomaksi käyttöomaisuudeksi josta ei voi tehdä poistoja

sitten haluan vielä todeta sen että tämä maatalouden energiaveron palautus joka siis koskee polttoöljyä ja sähköä rinnastuu suoriin tulotukiin esimerkiksi hehtaariperusteisiin tulotukiin sillä tämä energiaveron palautus on maatalouden jokavuotista tuloa se perustuu niin sanottuun maaseudun tupoon joka tehtiin yhdestoista maaliskuuta kaksituhattaviisi ja kun voi olla sellaisiakin ihmisiä olen kuullut jotka ajattelevat että tämä jokavuotinen polttoöljyä koskeva seitsemäntoista miljoonan euron suuruinen valmisteveron palautus voitaisiin korvata kertaluonteisella

siirrolla maatilatalouden kehittämisrahastoon jolla sitten tehtäisiin jotain uusiutuvaan energiaan liittyvää siellä tiloilla niin jokavuotista tuloa ei voida korvata kertaluonteisella avustuksella tämän halusin sanoa noin taloudellisena perusoppina

arvoisa herra puhemies kuten tuossa aiempi puhuja esko kiviranta arvostamani maa ja metsätaloustieteiden maisteri sanoi tässä salissa ei ole maataloustuntemus parhaimmillaan mutta uskoisin sen nyt olevan tällä hetkellä vastaan agrologina myös asian jatkosta todellakin viime satovuosi oli todella heikko ja me tarvitsemme todellakin sen

maatalouden kriisirahan käyttöön ja mielestäni miten tässä on keskustelussa tullut ja

asiaa pohtinut ja myös valiokunta tapa millä tämä nyt tänä vuonna hoidetaan on juuri se oikea ja kohdentuu oikein kuten täällä on esille tullut että suurin osa menee tästä rahoituksesta juuri moottorikäyttöisien laitteitten kautta mutta todennäköisesti nämä satovahingot eivät tule tästä loppumaan ilmastonmuutos on varmaan yksi osa sitä ja tämä on se toinen keskustelu mitä salissa on käyty että millä tapaa tämä tuleva

uusi järjestelmä sitten tähän luodaan olen myös itse sitä mieltä että sitä tulisi vahvistaa ja lähteä pohtimaan mikä on viljelijän osuus siinä ja onko valtion mahdollista tulla mukaan tähän tulevaan järjestelmään koska aikaisempi järjestelmä on on tällä hetkellä alas ajettu mutta toivomme kuten tuossa edustaja kalli aurinkoisempaa kesää tästä kesästä on nyt riittävästi kuitenkin varantoa ja rahoitusmahdollisuuksia lähteä taas ostamaan uusia siemeniä ja lannoitteita ja katsoa ensi ensi kesää aurinkoisin mielin